Euroopan unionin yhtenäisyyttä ja myös taloudellista kestokykyä haastetaan monesta suunnasta ja monella tavalla. Ne pakottavat jäsenmaat arvioimaan aina uudelleen ja uudelleen yhteistyön välttämättömyyttä ja myös omaa panosta, jotta Eurooppa vahvistuisi myös globaalissa kilpailussa. Arvoisa pääministeri Sipilä, miten mielestänne voitaisiin edistää sitä, että muun muassa ilmastopanokset ja taakanjako maahanmuuttokysymyksissä jakautuisivat mahdollisimman tasaisesti eri jäsenmaiden kesken? Itse ajattelen nimittäin, että sillä olisi suuri merkitys kansalaisten hyväksynnälle ja luottamukselle unionia kohtaan. Ja se vaikuttaa muun muassa kevään EU vaalien kiinnostavuuteen ja äänestysprosenttiin. Lopuksi, pääministeri Sipilä, toivoisin, että voisitte seuraavassa puheenvuorossanne oikaista täällä väitettyjä vääriä käsityksiä Suomen metsänhoidon tilasta.